Arvoisa puhemies, EUn ulkoasianneuvosto hyväksyi helmikuussa päätelmät Zimbabwen tilanteesta. EUn asettamien pakotteiden voimassaoloa jatketaan, koska maan sisäisten uudistusten toteuttaminen ei ole todellakaan edennyt riittävällä tavalla. Rajoitusten poistaminen edellyttää, että vuoden 2008 poliittisen vallanjakosopimuksen täytäntöönpanossa saavutetaan konkreettista edistystä. Tuo näennäinen vallanjakosopimus ei ole pystynyt estämään sitä, etteivätkö Mugaben turvallisuusjoukot edelleenkin vainoaisi Mugaben vastustajia, ja tälläkin hetkellä tapahtuu Mugaben vastustajien mielivaltaisia pidätyksiä, kiduttamisia ja murhia, jopa ministeritasolla saakka. Koska EUn pakotteet eivät ole suunnattuja Zimbabwen kansaa vastaan, EU on vielä tälläkin hetkellä maan suurin avunantaja, joka myöntää tukea erityisesti maatalouteen ja elintarviketuotantoon. EUn on jatkettava Mugaben painostamista, ja jos vaalit päätetään sitten pitää, EUn on osallistuttava niihin tarkkailijana.